Arvoisa puhemies, Turkilla on ongelmia Armenian kanssa, mutta meidän on myönnettävä, että sillä alueella on tapahtunut paljon kehitystä ja Turkki on ollut tässä asiassa aktiivinen ja se on toiminut rakentavasti.